Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat, osana ilmastopakettia päätimme, että liikennepolttoaineen hiilijalanjäljen pitää pienentyä kuusi prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Olisi täysin ristiriitaista ja älytöntä, jos nyt katsoisimme sormien läpi kaikkein likaisimpia polttoaineita, kuten öljyhiekasta tehtyä öljyä, ja samalla rohkaisisimme niiden tuotantoa eri puolilla maailmaa, Kanadan lisäksi muun muassa Afrikassa. On päivänselvää, että öljyhiekasta ja öljyliuskeesta tehdyn öljyn hiilijalanjäljelle pitää saada omat oletusarvot. Mahdollisimman pian pitää eriyttää muutkin raakaöljylähteet. Kanadan hallitus on mielestäni painostanut EUta hyvin sopimattomalla tavalla eikä sellaiseen pidä alistua. Jos Kanadan öljyhiekkaöljyn jalanjälki on viitearvoa pienempi, Kanada voi todistaa asian. Eikö meidän tulekin fossiiliöljyn suhteen noudattaa samaa periaatetta kuin biopolttoaineiden suhteen eli että oletusarvot eriytetään raaka ainelähteen mukaan?